Arvoisa puhemies, sosiaalidemokraattinen parlamenttiryhmä suhtautuu kriittisemmin tähän ehdotukseen kuin edeltävät puhujat. Olen itse aika innostunut tästä, koska me haluamme muuttaa maailmaa, ja yksi, mitä me olemme halunneet, on sisämarkkinoiden toimivuus ja ihmisten liikkuvuuden lisääminen Euroopan unionin sisällä. Tämä eläketuote, eurooppalainen eläketuote, ikään kuin edistää sitä. Minun täytyy sanoa tässä yhteydessä, että eniten mistä tällä hetkellä kansalaisilta tulee kritiikkiä ja pelkoja Eurooppaa ja omaa tulevaisuutta kohtaan on se, että kun he ovat tehneet osan työurastaan eri puolilla, eri Euroopan maissa, niin eri eläkejärjestelmät eivät sopeudu tähän uuteen tilanteeseen. Tämä PEPP tuote on aiheuttanut valitettavasti kuitenkin sellaisia epäilyksiä, että tällä olisi jotenkin tekemistä niiden pelkojen kanssa, jotka liittyvät tähän yleensä sosiaaliturvan heikkenemisen, mutta tästä ei ole kysymys. Tämä on hyvä idea ja kuluttajavaliokunnassa saatiin erittäin paljon parannuksia tämän kuluttajansuojan suhteen. Nyt on tärkeää pitää kiinni siitä, että nämä kuluttajansuojan ja pääoman turvan takaavat eurooppalaiset ajatukset toteutuvat tästä, koska tämän tuotteen vetovoima liittyy juuri siihen, että tämä on eurooppalainen, eurooppalaisesti ikään kun leimattu, ja